Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, avustusjärjestöjen mukaan tuhannet ihmiset ovat paenneet taisteluja Sudanin Sinisen Niilin osavaltiosta naapurimaahan Etiopiaan. Osavaltiossa puhkesi viime viikolla taisteluja Sudanin armeijan ja vasta itsenäistyneen Etelä Sudanin SPLM puoluetta tukevien joukkojen välillä. Armeijan mukaan taisteluja käydään yhä ainakin yhdellä alueella.

Heillä on pulaa ruoasta, vedestä ja suojasta. YKn ihmisoikeusviranomaiset ovat vaatineet Sudanin hallitusta lopettamaan välittömästi siviileihin kohdistetut ilmaiskut, jotka ovat jatkuneet taukoamatta myös Etelä Kordofanissa. YKn ihmisoikeusvaltuutetun toimisto totesi elokuun raportissaan, että siviileihin kohdistetut iskut saattavat nousta sotarikoksiksi tai jopa rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. YK on pyytänyt Sudanin hallitukselta perusteellista tulkintaa ja tutkintaa alueen tapahtumista.